Arvoisa puhemies, tällä viikolla on keskusteltu vilkkaasti ja syvällisesti viime viikon EU huippukokouksen aikaansaannoksista. Lehdistössä ja kollegoittenikin keskuudessa on jopa epäilty, saatiinko kokouksessa lopulta aikaan oikeastaan mitään varteenotettavaa. Minä haluan uskoa, että saatiin, mutta Euroopan on tiivistettävä yhteistyötään. Me joko uppoamme yhdessä tai suuntaamme Eurooppa purren kohti entistä parempaa tulevaisuutta.

On valitettava tosiasia, että useat jäsenvaltiot näkevät huippukokouksen kilpailutilanteena vain omien etujensa tavoittelemiseksi.